Arvoisa puhemies, on erittäin harmittavaa, että politiikka on niin tulenarka ja polarisoiva aihe Thaimaassa, jolla on potentiaalia olla yksi Aasian suunnannäyttäjistä. Demokratia on demokratiaa, ja sitä voidaan parantaa opposition suunnalta ja kansalaisaktivismilla myös toisen puolueen hallinnon aikana, ei ainoastaan istumalla hallituksessa.

Mielenosoituksilla ja poliittisella kriisillä on ollut erittäin negatiivinen vaikutus Etelä Thaimaan Patani rauhanprosessiin, joka alkoi lupaavasti viime vuonna.

Toivon, että rauhanprosessi pääsee pian taas jaloilleen. Haluaisin myös osoittaa surunvalitteluni kaikille, joiden läheiset ovat kuolleet viime kuukausien aikana.